Näiden laadukkaiden tuotteiden myynninedistämiseksi ja kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi me tarvitsemme maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmiä. Olen erittäin tyytyväinen kollega García Pérezin mietintöön, olette saanut aikaan erinomaisen neuvottelutuloksen.

Meidän on kuitenkin huolehdittava, että uudesta merkintäjärjestelmästä tulee sopiva kaikille jäsenvaltioille.